Arvoisa puhemies, Eurooppa on velkakriisissä, vaikka itse asiassa Euroopassa on kyllä rahaa. Kysymys on ennen kaikkea luottamuskriisistä, uskottavuuskriisistä. Arvoisa komission puheenjohtaja, ehdotitte sopimusten muuttamista. Tätä kriisiä ei ratkaista uusilla perussopimuksilla, vaan noudattamalla olemassa olevia sopimuksia, olemassa olevia sitoumuksia. Jäsenvaltioiden on saatava taloutensa tasapainoon ja vähennettävä velkaa.

Arvoisa puhemies, en kannata myöskään eurobondeja.